Uudistuksessa pyritään parantamaan muun muassa vesikulkuneuvojen jäljitettävyyttä sekä estämään onnettomuuksia, jotka johtuvat vesikulkuneuvojen ylösalaisin kääntymisestä. Näiden lisäksi uudistuksissa puututaan myönteisellä tavalla myös esimerkiksi sähköjärjestelmien ja kaasulaitteiden turvallisuusvaatimuksiin.